avataan asiasta yleiskeskustelu valiokunnan puheenjohtaja edustaja kymäläinen esittelee mietinnön olkaa hyvä
arvoisa liikenne ja viestintävaliokunta hyväksyi kevytautoja koskevan mietinnön kokouksessaan tänään ja päätyi mietinnössään puoltamaan esityksen hyväksymistä esityksen tarkoituksena on siirtää tässä vaiheessa kevytautoja koskevan sääntelyn voimaantuloaikaa jotta asiaa voidaan vielä arvioida eu oikeuden näkökulmasta ja käydä tarvittavat keskustelut eu komission kanssa valiokunta korostaa mietinnössään että kevytautoja koskevien säädösten arviointi ja muut tarvittavat toimenpiteet tulee toteuttaa tehokkaasti ja viipymättä yhteistyössä komission ja alan toimijoiden kanssa valiokunta pitää mietinnössään välttämättömänä että liikenne ja viestintäministeriö ryhtyy kaikkiin tarvittaviin tarvittaviin toimiin ratkaisujen löytämiseksi lisäksi valiokunta tuo mietinnössään esille että asian vaatima hallituksen esitys tulee antaa aikanaan aikataulullisesti siten että eduskunnalle jää riittävästi aikaa esityksen käsittelyyn arvoisa rouva puhemies mietintöön sisältyy yksi vastalause
mennään sitten puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on tosiaan esitys siitä että kevytautolain siirretään vuodella eteenpäin kevytautot ovat nuorisolle tarpeen tarkoitus on parantaa nuorison liikkumisedellytyksiä tehdä siitä turvallisempaa tästä me olemme käyneet tässä salissa paljon keskustelua nyt on syntynyt tarve siirtää tätä asiaa eteenpäin eu komission älähdettyä asiasta

katson että koska mietintö on annettu tästä asiasta ja asian siellä jatkuu niin tämä asia tulee kyllä käsitellä niin nopeasti kuin mahdollista ja saada sitten tämä lainsäädäntö voimaan jos se nyt myöhästyy tästä alkuperäisestä aikataulusta niin kuitenkin mahdollisimman pikaisesti vuosi on erittäin pitkä aika ja pitäisin sitä jopa liian pitkänä aikana tämän asian käsittelyyn

sitä että kansalaisia kohdellaan tällä tavoin on epäoikeudenmukaista että jo hyväksytty laki jonka jopa presidentti on allekirjoittanut lykkääntyy vain kuukautta ennen lain voimaanastumista suomen tulee pystyä tällainen asia päättämään kansallisesti ja olemme perussuomalaisissa sitä mieltä asiassa tulisi olla rohkea ja vastustaa eun huomautusta perussuomalaiset ovat aika varmoja ettei komissio tulisi kuitenkaan antamaan tuomiota niin kuin ei monessa muussakaan tapauksessa perussuomalaiset eivät hyväksy että eu on keskieurooppalaisten mopoautolobbareiden kädenjatke siksi perussuomalaiset tekivät asiasta vastalauseen

arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat haluan antaa ministerille kiitosta siitä että olette nyt paikalla tämän asian palautekeskustelussa valiokunnan nopean käsittelyn jälkeen eihän tämän asian käsittely tietysti kauhean isoja pisteitä ansaitse jos katsotaan sitä että ensin ministeriössä useampi viikko pidettiin tätä eusta tullutta lausuntoa jossain lipaston piilossa sen jälkeen se tulee hetkeksi sivuille mistä joku toimittaja sattuu sen huomaamaan ja tekemään jutun sitten se tulee julkisuuteen ja sen jälkeen on olevinaan niin kova kiire täällä eduskunnan käsittelyssä että tämän asian käsittelyssä ei edes asiantuntijoita voida kunnolla kuulla vaan heidät kuullaan jopa ennen

kahden ison puolueen perussuomalaiset joka on tällä hetkellä ylivoimaisesti suomen suurin puolue ja tulee tämänkin lykkäyksen myötä kasvattamaan kannatustaan entisestään ja kokoomus joka on toiseksi suurin puolue selvittää hallituksen esityksen perustuslailliset ongelmat hallitus jyrää äänestämällä ja estää sen se on poikkeuksellista että ei perustuslaillisia ongelmia anneta selvittää perustuslakivaliokunnan vaan äänestyspäätöksellä jyrätään me muistamme viime kaudelta monia tilanteita joissa oppositiossa olleet sosiaalidemokraatit silloin toivoivat että asian perustuslaillisia ongelmia selvitetään ja silloin niitä kunnioitettiin ja puhemiesneuvosto vei ilman tällaisia junttaäänestyksiä asiat käsittelyyn ja katsoi onko siellä perustuslaillisia ongelmia itse en tätä lisäaikaa kannata minun mielestäni siihen ei ole syytä eikä tarvetta ja tulen arvoisa puhemies äänestyksessä äänestämään tämän lykkäämisen hylkäämistä ja kannattamaan sitä että suomalaiset nuoret saavat eduskunnan suuren enemmistön päätöksen mukaisesti ja tasavallan presidentin hyväksymällä tavalla kevytautot käyttöön marraskuun ensimmäisenä päivänä vuonna kaksituhattayhdeksäntoista

arvoisa rouva puhemies liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja edustaja kymäläinen esitteli hyvin liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön tähän lämmin kiitos liikenneministeri marinille että olette tullut tähän näin perjantain illansuussa olevaan istuntoon se on arvokas teko kun jo aikaisemmin käsittelimme tätä tällä viikolla niin täällä olivat myöskin ministerit tuppurainen ja harakka paikalla tätä asiaa käsittelemässä ja oikeastaan näihin asioihin mihin edustaja heinonen jo

viittasi vastaamassa tietysti eihän tämä ole hyvä asia mikä meillä nyt on esillä tämä on harmillinen asia mutta tämä tulee eun komission huomautuksesta tietysti suomessa halutaan saada hyvää lainsäädäntöä ja nopeasti myöskin viedä asioita eteenpäin liikenne ja viestintävaliokunta on ripeästi myöskin käsitellyt tätä asiaa tätä vuoden siirtymäaikaa joka nytten saadaan itse pidän sitä tässä tapauksessa oikeana ratkaisuna ja itse toivon ja keskusta toivoo myöskin että nyt kun tämä asia saadaan tällä tavalla maaliin niin sitten ministeriön virkamiehet rupeavat käymään ripeästi komission kanssa vuoropuhelua ja etsimään sellaisia ratkaisuja että suomeen saadaan kevytautolainsäädäntö joka soveltuu suomen olosuhteisiin ja jonka myöskin komissio voi hyväksyä ja tulee hyväksymään

puhemies keskustelu tämän lain ympärillä on on ollut hyvin vilkasta täällä istuntosalissa monissa perheissä ja etenkin nuorten keskuudessa hallituksen päämääränä on saattaa tämä laki voimaan vastuullisesti ja näin mahdollistaa nuorille uusi vaihtoehtoinen turvallinen liikkumisen muoto parantaen samalla nuorten liikenneturvallisuutta kevytautoja koskevien lakien oli tarkoitus astua voimaan ensimmäinen yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista lain voimaantulemista tuolloin hankaloittaa eu komission tiukentunut kanta ajokorttidirektiivin soveltamisesta mikäli laki astuisi voimaan että jätettäisiin komission huomautukset huomioimatta voisi siitä seurata komission käynnistämä virallinen rikosmenettely aikataulullisesti ei ole mahdollista selvittää ennen nykyistä lain voimaantuloa sitä onko kevytautoja koskevia lakeja mahdollisuus muuttaa sellaisiksi että ne vastaisivat komissiota tyydyttävällä tavalla ajokorttidirektiivin vaatimuksia arvoisa puhemies asia on vaan niin että suomessa ei kumpikaan ei lainsäätäjä eikä hallitus voi oikeudellisesti toimia vastoin unionin oikeutta näin se vaan on jonka viimekätinen tulkitsija on euroopan unionin tuomioistuin mutta mutta jonka tulkinnassa komissiolla on merkittävä rooli ei ole järkevää että vaillinainen laki astuisi voimaan ja voisi johtaa liikenteessä vaaratilanteisiin on täysin että hallitus esittää nopealla aikataululla lain voimaantulon siirtämistä vuodella eteenpäin tarkoitus on selvittää mahdollisimman nopeasti onko löydettävissä ajokorttidirektiivin mukainen komissiota tyydyttävä ratkaisu
valiokunnan puheenjohtaja kymäläinen
arvoisa rouva puhemies on aivan totta että tämä tilanne on kuluttajien sekä useiden yritysten kannalta varsin kestämätön ja ikävä ja juuri sen vuoksi olemme halunneet hallituksessa kiirehtiä tämän lain lykkäämisen voimaantuloa jotta pystymme tekemään nuo eun vaatimat muutokset ja jotta meillä olisi mahdollisuus mahdollisimman pian saada tämä häiriö

valiokunnat ottavat asioita ennakkokäsittelyyn silloin kun lain voimaantulolla on määräaika joka on tiedossa me kävimme hyvän keskustelun asiantuntijoiden kanssa eilen meillä valiokunnassa esiteltiin jo mietintöluonnosta jota oli tämän päivän kokoukseen asti ryhmillä mahdollisuus käsitellä eilen omissa ryhmissään ja tänään tämä mietintöluonnos käsiteltiin ja hyväksyttiin

mainita joten esitä nyt kysymyksiä toki ministerille kun hän on paikalla

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää ministeriä että hän on kaikilta kiireiltään ehtinyt tänne ja uskon että me olemme tällä viikolla saaneet jo hyvin perinpohjaista tietoa tästä asiasta muiltakin ja kirjeitse joten on erityisen erityisen hienoa että nyt pääsitte paikalle ja vastaamaan erityisesti tiettyjen edustajien kysymyksiin jotka ovat niin täällä kuin tämän salin ulkopuolella niitä esittäneet niihin kysymyksiin on kyllä ollut vastaukset jo saatavilla mutta silti ne kysymykset ovat vain toistuneet näillä käytävillä edelleen toivottavasti ministeri voi myös vielä jos on jotakin epäselvää tuoda ne esiin mutta uskon että tämä mietintö jota valiokunnassa on valmisteltu ja joka tänään on sieltä tullut kertoo aika paljon siitä miksi on tämä päätös ja miksi me olemme täällä tänään asialla on kiire täällä on myöskin hyvin huolehdittu siitä että epävarmuus mikä tämän asian ympärillä nyt on vallinnut saadaan päätökseen ja ministeriössä päästään kunnolla tämän asian kimppuun

arvoisa rouva puhemies myöskin haluan osoittaa kiitokseni tämän lain ripeästä valmistelusta olemme keskustelleet tästä harmillisesta asiasta paljon ja nyt etenemme täällä on viitattu siihen että on yritetty jotenkin estää perustuslaillinen lausuminen käsittelyssä oleva asia ei mielestäni ole sellainen mikä perustuslakivaliokunnan käsittelyyn perustuslakivaliokunnan tehtävä on antaa lausuntonsa valmistelussa olevien lakien perustuslaillisuudesta ja arvioida lakeja perusoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta haluan muistuttaa että perustuslakivaliokunta ei ole poliittinen vaan oikeudellinen valiokunta emme toteuta valiokunnassa puoluepolitiikkaa valiokunnassa ei ole myöskään hallitus oppositio asetelmaa valiokunnassa katsotaan asioita oikeudellisesta näkökulmasta tämä on ainutlaatuinen malli joka on yksi toimivan parlamentarismimme kulmakivistä meidän tulee suhtautua sen toimintaan asianmukaisella vakavuudella arvoisa puhemies on tärkeää ettemme jatkossa ala käyttää perustuslakivaliokuntaan lähettämistä poliittisena keinona viivyttää tai hankaloittaa asioiden käsittelyä kaikki asiat eivät kuulu sinne valiokunnan ruuhkauttaminen hidastaa kaikkien lakien valmistelua ja murentaa parlamentarismia

halutaanko tästä asiasta käydä debattia ei nähtävästi

arvoisa puhemies kokoomus jatkaa täysin epäuskottavaa oppositiopolitiikkaansa kuka täällä uskoo että jos kokoomus olisi hallituksessa niin he itse kävisivät euta vastaan ja toisaalta kaikki täällä tietävät myös edustaja heinonen tietää varsin hyvin että tässä ei ole mitään perustuslakiongelmaa ellei teidän viivytystaktiikkanne onnistu sitten voi tulla kaikki tietävät mitä te tässä teette ja minusta on erittäin noloa että kokoomus vajoaa näin alhaiseen oppositiopolitikointiin oletan että että kumpikaan oppositiopuolueista jotka ovat täällä olleet äänessä ei kuitenkaan ole valmis korvaamaan kuluttajille jos tämä laki menisi nyt läpi ja jouduttaisiin sitten korjaamaan pian sen jälkeen niin miten sitten kuluttajien tekemille investoinnille kävisi ei olisi kovin vastuullista politiikkaa ajaa kuluttajia sellaiseen asemaan

arvoisa arvoisa puhemies haluan myös kiittää valiokuntaa valiokuntaa ripeästä työstä tämähän ei ole tilanne jota kukaan on erityisesti toivonut ja ja tälle eduskunnalle ja tälle hallitukselle tämä tuli käsiin

joskus elämässä on tilanne että ei voi valita pitääkö homma hoitaa vai ei ja nyt tämä pitää hoitaa taustalla on edellisen hallituksen valmistelema laki ja edellisen eduskunnan hyväksymä laki joka on joutunut sittemmin ongelmiin eu oikeuden kanssa arvoisa puhemies tärkeintä olisi nyt saada selkeys tähän tilanteeseen arvoisa edustaja heinonen tätä nykyistä tilannetta vielä epäselvempi tilanne tulisi voimaan vain ja ainoastaan silloin jos tätä nyt esittelyssä olevaa lakia ei saada eduskunnasta läpi siis se tilanne jossa tämä edellisen eduskunnan hidasautoja koskeva laki tulisi voimaan se se vasta kaikkein epävarmin tilanne meillä olisi käytännössä laki mutta ei asetuksia se olisi sellainen oikeudellinen konkelo että silloin jos koskaan olisi suuri epävarmuus sekä yrittäjien että sitten kuluttajien kesken että jos tämä halutaan vielä epävarmempaan tilanteeseen kuin nyt niin niin tämä kokoomuksen edustaja heinosen malli on silloin oikea itse en sitä toivo vaan toivon että nyt lisäajalla tähän asiaan saadaan selko ja tähän ministeri on myös sitoutunut arvoisa puhemies kysymys kuuluu mikä on kokoomuksen linja arvoisa puhemies minä luen tätä valiokunnan mietintöä tämän mietinnön takana valiokunnassa olleet kokoomuksen edustajat arvoisa edustaja heinonen mikä on kokoomuksen linja teidän puoluetoverinne kannattavat hallitusta tässä asiassa mutta te täällä vastustatte arvoisa puhemies näyttää siltä että tämä jakolinja tässä asiassa ei kulje hallituksen ja opposition välillä se kulkee kokoomuksen sisällä kokoomuksella on selvästi tässä kaksi linjaa on edustaja heinosen linja ja sitten ilmeisesti kokoomuksen eduskuntaryhmän virallinen linja eduskunta on on ollut koolla syysistuntokaudella noin kuukauden ja nyt jo tämän jälkeen kokoomuksen ollessa oppositiossa he eivät saa omia rivejään kasaan onhan tämä aivan uskomaton tilanne onhan tämä aivan uskomaton tilanne jollaista ei ole nähty sellaiselta puolueelta kuin kokoomus aikaisemmin voisitteko edustaja heinonen kertoa mikä on kokoomuksen eduskuntaryhmän linja tähän valiokunnan mietintöön arvoisa puhemies mitä tulee tähän perustuslakivaliokuntaan lähettämiseen pidän yleisesti aivan järkevänä sitä että mikäli herää epäilyksiä lakien perustuslainmukaisuudesta niin ne järjestäytyneesti laitetaan pienikin epäilys ne laitetaan perustuslakivaliokuntaan mutta jos tämmöinen epäily olisi herännyt arvoisa edustaja heinonen niin kyllähän puhemiesneuvostossa kokoomuksen edustajat olisivat tämän nostaneet esiin ja kun koko puhemiesneuvosto yksimielisesti esittää että tämä lähetettiin vain liikenne ja viestintävaliokuntaan

puhemies meillä kokoomuksessa saavat kansanedustajat toimia omalla omalla tavallaan me olemme vastuussa äänestäjillemme siitä mitä me teemme ja minä olen kertonut että minä kannatan sitä että kevytautot saataisiin nuorille he ovat odottaneet sitä ja ministeriöllä on ollut lähes vuosi aikaa tehdä nämä asetukset nyt on turha sanoa ettei ole ollut aikaa asetuksia tehdä kun nyt on herännyt perustuslaillinen kysymys niin täällä puhuttiin totaalisen väärin perustuslaista siellä on erittäin isosti kirjoitettu omaisuudensuoja ja tämän olisimme halunneet selvittää tähän on laitettu miljoonia useammassa yrityksessä ja monet perheet ovat ostaneet kevytautoja ja tätäkin keskustelua kuuntelee varmasti moni isä äiti tai nuori jotka ovat jo kevytauton ostaneet ja heidän omaisuudensuojastaan perustuslaissa olevasta omaisuudensuojasta oli kyse me olisimme halunneet sen varmistaa ja sen jälkeen se olisi ollut selvä

arvoisa puhemies niin tässä itse lakiesityksen sisällössä kuin tässä prosessissakin näyttää olevan kokoomuksen sisällä kaksi linjaa on se kokoomuksen eduskuntaryhmän virallinen linja ja sitten on ilmeisesti edustaja heinosen ja jonkun muun porukan oma linja eli voi sanoa että kokoomus on tässä hidasautoasiassa revennyt täysin kahtia arvoisa puhemies kokoomus on on syysistuntokauden ensimmäisen kuukauden aikana revennyt täysin kahtia tässä kysymyksessä tämä on ennenkuulumatonta tämä on ennenkuulumatonta ja voi sanoa että varmaan yksikään puolue ei tällaista alkua oppositiotaipaleelle toivoisi

on ennenkuulumatonta edustaja heinonen se on ennenkuulumatonta politikointia johon toivon että ette lähde

puhemies todellakin valiokuntakäsittelyssäkään ei tullut esille tarvetta perustuslakivaliokuntaan lähettämisestä kyllä yhdyn niihin esitettyihin ajatuksiin siitä että yksittäinen edustaja voi jatkuvasti vaatia eri asiakohtien osalta perustuslakivaliokuntaan lähettämistä ja pidän sitä kyllä tiukan harkinnan mukaisena syytä tehdä mitä tulee tähän itse harmilliseen tilanteeseen että olemme tämän huomautuksen eu komissiolta saaneet meillä ei ole virkamiehiä joilta voisi odottaa että heidän virkavastuulla täytyisi antaa tällaisia asetuksia ja säädöksiä on aivan ennenkuulumatonta jos kansanedustajat yksikään heistä ajattelevat että täytyisi asettaa virkamies tällaiseen rooliin jossa hän tekee eun lainsäädännön vastaista sääntelyä joka voi johtaa rikkomusmenettelyn käynnistämiseen autotuojat ja teollisuus ry myös kannattaa vastuullisesti tätä lain voimaantulon lykkäämistä jotta nämä nämä puutteet joista olemme huomautuksen saaneet pystytään korjaamaan

arvoisa rouva puhemies hieman minäkin ihmettelen tätä menettelytapaa mitä kokoomukselta tuli että ei ole esitetty kun aika on ollut niitä tarvittavia muutoksia joita he ovat itse ajamassa sitä hieman oudoksun mutta politiikassa näköjään joutuu tottumaan pieniin yllätyksiinkin se sinänsä on tietysti elämässä aina väriä antavaa kun tulee yllätyksiä mutta en soisi niitä tässä salissa tulevan ainakaan kovin paljon ja ja linja olisi kuitenkin hyvä olla olemassa että pysyy mukana tärkeäähän tässä asiassa mielestäni on se että saadaan euroopan unionin näkökulmasta tämä heidän oman

ajokorttidirektiivi jos oikein muistan

että me emme ole tekemässä ristiriitaista ratkaisua direktiiviin nähden kieltämättä aina välillä suomessa on ollut näitä erilaisia keskusteluja että ohjataanko meitä ylhäältä unioniin liittyessä me olemme sitoutuneet sen päätöksentekosysteemeihin ja siitä tässä nyt on kysymys vuoden määräaika se on vain vuosi ja sinä aikana tämä asia selvitetään

arvoisa puhemies haluaisin ensiksi kiittää ministeri marinia siitä että hän yhdysvaltain matkan jälkeen ehti tulla tänne ja pienen lapsen vanhempana vielä vielä on täällä arvostan sitä suuresti itsellänikin on pieniä lapsia ja olisin paljon mieluummin heidän luonaan nyt kuin täällä käsittelemässä asiaa josta näyttää olevan suurin osa kokoomuksesta kuitenkin samaa mieltä hallituksen kanssa miten tämän asian kanssa kannattaisi menetellä kyllä täällä on hyväksytty se että että kevytautot tulevat nyt se pitää vain hoitaa niin että sitten kun nuoret niitä ostavat tai heidän vanhempansa niitä ostavat niillä pystyy myöskin ajamaan teillä tätä nyt lähdetään selvittämään perinpohjaisesti niin että ei eulla eikä kenelläkään muullakaan ole siihen mitään sanomista minusta on myöskin hieman omituista että että ministereitä kutsutaan tänne paikalle yhdestä sun toisesta asiasta on paljon järkevämpää että ministerit tulevat itse kun näkevät sen parhaaksi
nyt ministerillä on puheenvuoro kolme minuuttia ministeri marin
arvoisa puhemies arvoisat kansanedustajat ensinnäkin haluan pahoitella sitä että en voinut olla täällä paikalla kun eduskunta kävi asiasta lähetekeskustelua siitä etukäteen informoin kansanedustajia kirjeellä jossa oli myös pitkä pitkä saateteksti siitä mistä tässä kaikessa on kyse kuten täällä on todettu tasavallan presidentin delegaatioon virkamatkalle yhdysvaltoihin ja sen takia en voinut olla täällä paikalla mutta mutta tietenkin olen pahoillani siitä että että tällainen päällekkäisyys sattui mitä tulee sitten tähän itse asiaan tämä tilannehan on valitettava kuten on todettu eduskunta erittäin suurella äänten enemmistöllä viime kaudella hyväksyi tämän lainsäädännön ja sillä oli laaja tuki lähes kaikista eduskuntapuolueista ja nyt me olemme tässä tilanteessa sen vuoksi että kun laki oli vahvistettu ja viime keväänä oltiin antamassa asetuksia ja määräyksiä tähän lainsäädäntöön nähden ja ja nämä

lähetettiin komissiolle aivan kuten lainsäädäntökin aikoinaan lähetettiin niin sen johdosta me olemme saaneet elokuussa huomautuksen komissiolta jossa tämä kanta on tiukentunut siitä aikaisemmasta nämä huomautukset koskevat samoja kohtia mutta kanta on entisestään tiukentunut ja nyt meillä on varmuus siitä että tämä suomen lainsäädäntö on ja eu säännösten vastainen ja sen takia me haemme nyt tätä lykkäystä eduskunnalta että vuoden vuoden saisimme tätä lakia lykättyä ja sen aikana selvittää perinpohjaisesti ja mahdollisimman nopeasti sen onko mahdollista suomen lainsäädäntö saada eu lainsäädännön mukaiseksi tästä ei ole valitettavasti mitään takeita mutta parhaamme tulemme tekemään liikenne ja viestintäministeriössä jotta saamme aikaiseksi sellaisen ratkaisun joka tyydyttää sitä eduskunnan aikaisempaa tahtoa että lait tulevat voimaan ja tyydyttää myös sitten euroopan

välittömästi lähdemme työstämään sitä että lait saataisiin eun säädösten mukaisiksi eli tässä on tarkoitus edetä ripeästi ja silti sanon että tämä vuoden lykkäys on tiukka aikataulu koska tämä on sellainen lainsäädäntökokonaisuus että se pitää ennakkoilmoittaa komissiolle mikä vie oman aikansa ja tämän lain huolellinen valmistelu vie oman aikansa tämä ei ole ihan pieni pieni kokonaisuus eikä pieni asia ja sanon että tämä vuosikin tulee tekemään tiukkaa mutta parhaamme teemme että saamme mahdollisimman nopeasti tähän saliin sellaisen lainsäädännön käsittelyyn että sitten meidän nuoremme voisivat turvallisemmin ajaa esimerkiksi juuri talvikuukausina maanteillämme

arvoisa rouva puhemies minä kannatan sitä että suomen maanteille saadaan kevytautot minä ja keskusta kannatamme sitä myös koko hallitus on sen puolella en ole tyytyväinen lain etenemiseen eduskunnassa en viiveeseen enkä erityisesti komission huomautukseen koen kuitenkin tarvetta kantaa vastuuta siitä että lopullinen laki on meidän nuorille turvallinen ja että tämä asia saadaan eteenpäin niin että tämän hetken turhautumisesta ja epätietoisuudesta päästään eteenpäin vuoden mittaisen siirtymäajan puitteissa pitää miettiä keinoja sille että ratkaisu on turvallinen ja suomi ei joudu näihin sanktioihin sen vuoksi katson ministeriä ja vaadin tämän asian kiireellistä korjaamista jonka ministeri on asiallisesti meille luvannut keskusta pitää hallituksessa huolta siitä että kevytautoja mahdollistava lainsäädäntö etenee tämä ei ole vain laki vaan tämä on myös olettamus siitä että kuukauden päästä meillä olisi teillä kevytautoja ja ne olisivat jo liikenteessä sen vuoksi toiminnan pitää nyt olla nopeaa ja linjakasta mitä pidempään tässä salissa asetamme vastalauseita lain edistämiselle ja mitä pidempään vetkuttelemme pöytäämistä perustuslain pohdintaa ja niin edelleen erilaisia koukeroita sen pidempään suomalaisia vaivaa epävarmuus ja tämä laki viipyy perustuslainvastaisuuteen kollegani edustaja kinnunen piti erinomaisen puheenvuoron perustuslain tarkoituksesta ja perustuslakivaliokunnan tarkoituksesta minusta tämä komission virallinen kanta kevytautojen lakien suhteesta ajokorttidirektiiviin oli tiedossa jo lakien valmisteluvaiheessa jolloin esimerkiksi edustaja heinonen on ollut täällä eduskunnassa sitä käsittelemässä koen erikoisena sen että siinä vaiheessa ei ole tullut huolia huolia tällaisesta perustuslainvastaisuudesta tai erityistä tarvetta sen sen

ja toivon todella että pidämme nyt katseemme ja fokuksen tässä aiheessa eli tämän kevytautoasian edistämisessä emmekä pelaa perustuslakivaliokunnalla koska se ei todellakaan ole sen valiokunnan tarkoitus eduskunnassa

kuluttajien ja yrittäjien kannalta koko tämä lainsäädäntöprosessi kaikkinensa ihan viime vaalikaudelta lähtien on ollut valitettava eikä tietysti keskinäisellä syyttelyllä tämä paremmaksi muutu itse kyllä ymmärrän näitä käytettyjä puheenvuoroja täällä suunnasta ja toisesta on hyvin valitettavaa myös ne ongelmat jotka olivat jo viime kaudella tiedossa eivät ole kaikille kansalaisille välittyneet itseeni otti yhteyden isä joka oli jo ostanut kevytauton siinä uskossa että se voisi olla hyvin pian käytössä hän kyseli että mitä tässä nyt sitten pitäisi tehdä miltä se tulevaisuus näyttää omaisuudensuoja on myös yksi perusoikeus jonka näkökulmasta tätä esitystä mielestäni olisi hyvin voinut arvioida myös perustuslakivaliokunnassa kysyisin ministeriltä mikä on teidän terveisenne tälle isälle ja monelle muullekin vastaavassa tilanteessa olevalle isälle jo nyt kevytauton hankkineet
ministeri marin minuutti
arvoisa puhemies kuten olen jo aiemmin todennut tilanne on valitettava ja ymmärrän hyvin näiden perheiden tilanteen ja murheen ja ja harmituksen tässä kokonaisuudessa ei kukaan meistä saa tyylipisteitä tästä miten tämä kokonaisuus on hoidettu siinä edustaja räsänen on aivan oikeassa ja ja jaan jaan kyllä tämän näkemyksen onneksi on kuitenkin niin että suomen kevytautolainsäädäntö on ollut senkaltainen että nämä autot ovat tavallisia henkilöautoja eli eli tälle perheenisälle kuten muillekin perheille jotka ovat autoja kenties ostaneet ennen kuin lait ovat tulleet voimaan tietenkin on myös mahdollista nämä autot myydä jos ei halua odottaa katsoa sitä saammeko tämän lainsäädännön sellaiseksi että se vastaa euroopan unionin lainsäädäntöä me tulemme tekemään kaikkemme jotta saisimme sen vastaamaan eu eu lainsäädäntöä siihen työhön me nyt lähdemme kun toivottavasti eduskunnalta saamme sen hyväksynnän näiden lakien lykkäämiselle

arvoisa rouva puhemies aivan ensimmäiseksi on kiitettävä ministeri marinia siitä että vakuutatte täällä että tämän lykkäyslainsäädännön hyväksytyksi tullessa alatte välittömästi asiaa käsittelemään ja kuntoon laittamaan

komission huomautuksessa yhtenä osana oli ajokorttilaki ja ja liikenneturvallisuus kysyisinkin ministeriltä myöskin ajokorttilainsäädännön uudistamisen tai avaamisen tarvetta jotta nämä asiat saadaan komission huomautusta huomioivalle tasolle se mitä tulee näihin perheisiin jotka todella ovat jo näitä kevytautoja hankkineet nuorten tarpeisiin ja tietenkin näiden nuorten suuriin odotuksiin siitä että erityisesti siellä missä matkat ovat pitkiä harrastuksiin kulkemisen ja jopa koulussa käymisen ja ehkä ehkä sitten koulun ohessa työn tekemisen paranevat tietenkin kaikki se kaikki se miksi viime eduskunnassa satakuusikymmentäseitsemän edustajaa hyväksyi tämän kansallisen

pyrki juuri vastaamaan siihen turvallisuustarpeeseen ja edesauttamaan

tilannetta on on surullista että että on kauan odotettu laki jonka piti astua voimaan jo nyt ensimmäinen marraskuuta ja että näin ei tapahdu mutta sen vuoksi olen hyvin kiitollinen siitä että nyt pyritään ripeästi sitten korjaamaan näitä mahdollisia virheitä tai haittakohtia joita tässä esille tulee tämä on myös vastuullista kuluttajapolitiikkaa ettemme

niin tulin entistä epätietoisemmaksi siitä mitä hän oikeastaan haluaa sillä ensimmäinen yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista lähestyy jolloin meillä tulee olla päätökset haluammeko me siirtymäajan vaiko emme ja silloin pitää olla presidentiltä vahvistus jo hallituksen esitykselle ja aika on suhteellisen lyhyt siihen ensimmäinen yhdettätoista ollaan jo lokakuussa itse kyllä haluan että komissio ei käynnistä rikkomusmenettelyä suomea halua myöskään ajautua sellaiseen tilaan että oikeustila on epäselvä ja ja voi johtaa vaaratilanteisiin en halua myöskään sellaiseen tilanteeseen että kuluttajat ihmiset isät äidit ovat epätietoisia millaisia kevytautoja he voivat lapsilleen hankkia en halua sellaista tilannetta tänne suomeen haluan että meillä on turvallinen tilanne miten päästään tästä asiasta eteenpäin ja siksi on välttämätöntä omasta mielestäni tässä hankalassa tilanteessa että nyt vuoden siirtymäaika haetaan jona aikana tulee ripeästi heti seuraavat askeleet ottaa että ruvetaan ratkomaan komission kanssa yhdessä näitä asioita että millaisia muutoksia meillä tarvitsee siihen

rouva puhemies asiahan ei ole iso mutta hyvin tärkeä monelle perheelle minusta ministeri marin aika hyvin kuvasi tätä tilannetta ja myös sitä että eihän tämä koko prosessi nyt hirmuisia tyylipisteitä edellisestä valmistelusta hienoa että ministeri on nyt sitten tarttunut tähän miksi lyödä toista kertaa päätä petäjään sitä en niin kuin ollenkaan ymmärrä tämä asia ei kokoomuksen politikoinnilla ratkea koska niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi kokoomushan oli tämän mietinnön takana ja aika laajakin yksimielisyys tässä salissa vallitsi jotta tämä lainsäädäntö on saatava yhdessä komission kanssa maaliin

yritetään nyt mahdollisimman hyvällä ja luotan ministerin ja hänen koneistonsa valmisteluun hakea ratkaisuhakuisesti yhdessä komission kanssa sitä ratkaisua millä monen perheen arkea pystyttäisiin pystyttäisiin auttamaan ja erityisesti tämä liikenneturvallisuuspuoli saataisiin kuntoon

arvoisa herra puhemies kiitos ministeri marinille että ollaan paikalla tietysti toisaalta voi sanoa minkä takia piti pitää näitä aikaisempia istuntoja kun tiedettiin että ette ole paikalla se ehkä johtuu tästä jonkunasteisesta kiireestä minkä takia piti tänäkin aamuna erillisiä kokouksia pitää ynnä muuta tässä puhutaan että vuosi on lyhyt aika se on meille lyhyt aika mutta minä väitän että viisitoista viiva kuusitoista vuotiaalle nassikalle vuosi oikeasti tuntuu elinikäiselle tai elinkautiselle sanoin aikaisemminkin että euta on vastustettu noissa muissakin asioissa mutta nyt ei tässä kohtaa en tajua mikä mikä tässä on se akilleenkantapää ettei tässä uskalleta vastustaa sitä nyt kuitenkin ministerin puheesta saa aika paljon sellaista kuvaa että tätä ei ehkä tullakaan saamaan maaliin ministeri marin edellisessä puheessaan useampaan kertaan antoi ymmärtää että ei kannata nyt hirveästi ruveta keulimaan tämän asian kanssa vaan että yritetään selvittää ja yritetään tehdä tästä hyvä lopputulos minun on pakko sanoa että minä olen nyt todella enemmän huolestunut siitä ollaanko tätä hommaa edes yrittämässäkään saada maaliin minun mielestäni nyt tuntuu vähän siltä että on tippunut hanskat joka jannulla

minun on pakko kysyä eikö teitä oikeasti yhtään pelota sellainen tilanne että tässä vuoden aikana sattuu mopoautolle kolari missä nuori kuolee

varmaan tiedätte ostetaanko mopoautoja vai kevytautoja jos kevytautoja on tarjolla kyllä

ne häviävät minä voin kertoa että me haemme niitä joka päivä ja siinä

huoleen siitä tulenko minä ministerinä ja tuleeko ministeriö tekemään voitavansa jotta suomen lainsäädäntö saadaan eu lainsäädännön mukaiseksi kuten olen aikaisemmin sanonut tulemme tekemään kaikkemme jotta tämä saadaan ratkaistua niin että nämä lait voivat tulla voimaan se on aivan selvää

mikä se autojen nopeus pitäisi olla toinen mikä on ratkaistavissa on se tekninen rajoitus miten sitä nopeutta rajoitetaan tämä ei varmasti ole ongelma mutta sitten paljon vaikeammin ratkaistavia kysymyksiä ovat esimerkiksi näiden autojen massaan liittyvät asiat jos me haluamme että ne ovat tavallisia henkilöautoja niin tämä massaan liittyvä kysymys on yksi joka on vaikeammin ratkaistava sitten tietenkin kaikkein vaikeimmin ratkaistava on tämä ajokorttiluokitus joka liittyy tähän eun eli onko ylipäätänsä mahdollista tehdä normaaleille henkilöautoille sellainen ajokorttiluokitus nuorille henkilöille että että se

katsotaan eu lainsäädännön mukaiseksi tässäkin tietenkin yhtenä mahdollisuutena joskaan en pidä sitä kauhean nopeasti ratkaistavissa olevana asiana on se että eu lainsäädäntöä pystyttäisiin muuttamaan senkaltaiseksi että se mahdollistaisi

nuorten turvallisuuteen niin tietenkin toivomme jokainen meistä toivoo että yhtään onnettomuutta ei tapahdu mutta kuten hyvin tiedämme onnettomuuksia tapahtuu mopoautoilla niitä tapahtuu tavallisilla henkilöautoilla niitä tapahtuu erilaisissa tilanteissa ja sen takia hallitusohjelmassa erityisenä huomion painopisteenä on nimenomaan liikenneturvallisuuden parantaminen kokonaisuudessaan meidän tavoitteemme on se että suomessa tulevaisuudessa tapahtuisi nolla vakavaa tai peräti kuolemaan johtavaa liikenneonnettomuutta me kiinnitämme erittäin voimakkaasti liikenneturvallisuuteen huomiota niin tämän lainsäädännön yhteydessä pitää kiinnittää tähän huomiota entistä paremmin kuin kaikessa muussakin toiminnassa hallitus on itse antanut nyt osana budjettiesitystä tämmöisen pienten parantamishankkeiden kokonaisuuden ja siellä on iso joukko juuri senkaltaisia infrahankkeita jotka parantavat liikenneturvallisuutta niin kävelijöiden pyöräilijöiden autoilijoiden kuin elinkeinoelämän kuljetusten näkökulmasta eli tämä liikenneturvallisuuden näkökulma on kyllä meillä aivan keskeinen

arvoisa rouva puhemies eikö nyt ole hyvä että hallitus tekee kaikkensa kuten ministeri tässä juuri kertoi jotta kevytautoja koskeva laki saataisiin eu lainsäädännön mukaiseksi ja jotta laki saataisiin tämän myötä vielä voimaan ja nämä kevytautot nuorten käyttöön

uskon että varmaan tämmöinen urakkamieli on tässä työtä tehdessä että tätä viedään tosissaan eteenpäin sekä poliittisella taholla että myös virkamiestaholla tähän minä luotan vahvasti toinen asia joka kiinnittää huomiota on tietenkin euroopan unionin direktiivin tulkinta meillä suomalaisilla on tämmöinen kummallinen ylhäältä käskemisen mentaliteetti että jonkun pitää meille aina kertoa miten tässä maassa tulisi elää toivoisin nyt tässä asiassa sitä että suomalaiset virkamiehet ja myös poliitikot eussa ollessaan ihan kertoisivat siellä komission virkamiehille ja myös komission ylimmälle johdolle mitkä olosuhteet suomessa ovat on ihan eri asia se kun italialainen marco lähtee ajelemaan autollansa ja käypi tavernassa iltakahvilla kuin se että ilomantsilainen nuori lähtee mopoautollaan ajelemaan vaikka nyt putkelasta tammikuussa iltakahville nesteen huoltoasemalle siinä on pikkuisen eroa saattaa olla neljäkymmentä astetta eroa lämpötilassa ja kun on metri lunta niin siinä se mopoauto on aivan kamala ajoneuvo se on aivan kammottava ajoneuvo on lasit jäässä ei näe mitään ja valot ovat huonot turvallisuuden kannalta valtava riski sille nuorelle toivoisin että kun tässä asiassa ministeri tapaatte virkamiehiänne ministeriössä taikka eu virkamiehiä siellä komissiossa niin saisitte tämän asian teroitettua heille että tästä tässä on kysymys ja yksi asia onhan meillä näitä samanlaisia esimerkkejä muiltakin hallinnonaloilta maatalouspuolella olen surrut aina sitä minkä ihmeen takia suomalainen maanviljelijä joutuu kärsimään kaikki ne rankimman lajin direktiivimääräykset vaikka meidän maatalous on pohjoispuolella kaikkiaan koko valtakunnan maatalous tuossa helsingin edustalla menee kuudeskymmenes leveyspiiri sen pohjoispuolella on koko suomen maatalous ja meitä monesti verrataan eurooppalaisen maatalouden asioihin tässä on sama ilmiö minkä takia meidän suomalaisten pitää mennä aina vaikeimman kautta toivoisin tässä meidän nuorten turvallisuuden ja

ystäväni perhe hankki pojalle tällaisen kevytauton tai ei se mikään kevytauto ole volkswagen golf sanon sen nyt rehellisesti mikä automerkki on kyseessä nuorimies odottaa siellä innolla aivan varmasti odottaa kädet syyhyten että jonain päivänä pääsisi ajamaan sillä autolla koulumatkaa ja moniin harrastuksiin joihin hän noin kymmenen kilometrin matkaa ensi talvena kulkisi mutta ehkä nyt joutuu vielä se äiti armastumaan ja isä armastumaan että vie pojan harrastuksiin mutta jos he saisivat sen

asiantuntijat ovat arvioineet valiokunnassakin käydessään että pahin mahdollinen tilanne olisi jos laki astuisi voimaan sillä silloin nämä vahingot kansalaisille ja yrityksille voisivat olla suurempia kuin jos lait sitten rikkomusmenettelyn johdosta kumottaisiin myöhemmin tämän vuoksi on perusteltua että tämä

voimaan astumaan me haluamme että suomalaisilla nuorilla ja perheillä on mahdollisuus kevytautoihin että saamme kansallisen lainsäädännön ja pyrimme tekemään kaikkemme jotta nämä eun huomauttamat epäkohdat tullaan korjaamaan aivan kuten ministeri marin on tässä tänä päivänäkin jo useaan kertaan vakuuttanut

minusta tämä keskustelu jota kevytautoista täällä on käyty on hyvä myöskin siltä osin on kiinnitetty huomiota turvallisuuteen ja myöskin tehty viittauksia siihen että perheillä on tässä hankalia tilanteita

se ydinasia joka on tulossa esiin ja johon minä haluaisin vähän tarkennusta on vielä kysymys siitä että tämän lainsäädännön tulisi vastata eun lainsäädäntöä ministeri vastasi tässä hyvin selkeästi että kaikki voitava tehdään sen suhteen että tämä saadaan vastaamaan eun asettamia kriteereitä mutta ei ole takeita että se saataisiin siihen kuntoon ja tämä viimeinen huomautus särähti sen verran korvaan että haluaisin kysyä ministeriltä että mitä sitten jos se saataisiin vastaamaan eu lainsäädäntöä onko meillä mahdollisuus asettaa tämä laki voimaan siitä lähtökohdasta että se on ristiriidassa eu lainsäädännön kanssa että tähän asiaan halusin tarkennusta

kuten sanottu teemme kaikkemme jotta saamme tämän lainsäädännön korjattua niin että se vastaa eun eun lainsäädäntöä takeita siitä ei kuitenkaan ole ja tilannehan on sillä tavalla erittäin hankala että siinä tilanteessa meille ministeriölle yksi vaihtoehto olisi valmistella lainsäädännön kumoava lainsäädäntö ja tätä me emme halua tehdä me haluamme korjata tämän lainsäädännön se on meidän ensisijainen tavoitteemme mutta jos me emme siinä onnistu niin yksi vaihtoehto on valmistella lainsäädännön

tämän salin toimivallassa eli eli tämä tilanne on todella hankala monesta eri näkökulmasta ja senkin takia tämä on ollut se ratkaisutie minkä me olemme tässä valinneet lykätään tätä lain voimaantuloa sen aikana perinpohjaisesti selvitämme yhdessä komission kanssa mitä voimme tehdä mitä mitä meidän pitää tehdä jotta tämä kokonaisuus muodostuu

arvoisa rouva puhemies edustaja berg juuri hyvin kertoi sen oleellisen suomen suomen toiminnasta koska maineposeeraus eussa on nyt tärkeämpää kuin suomalaiset nuoret kyllä se nyt ihan selkeästi on koska euta ei uskalleta haastaa miettikää oikeasti mitä käy siinä tapauksessa kun tämä laki ei ei astu nyt voimaan sitten ministeri marinin johdolla tätä asiaa hoidetaan ja sitten huomataan että ei eu annakaan myöten koska eu on saanut nyt meistä niskalenkkiotteen ja se tarkoittaa loppupelissään sitä että siinä kohtaa eu kiristää hommaa sen verran että koko juttua ei tule kuitenkaan on ihan takuuvarmaa että siinä kohtaa tässä salissa ei tulla tilanteeseen että me tekisimme uudestaan sellaisen lakijutun millä lähdettäisiin haastamaan euta joka tapauksessa kuitenkin teidän on pakko jokaisen tajuta että ranskan ja ja italian mopoautoteollisuuden lobbarit ovat koko homman takana olemmeko me oikeasti niin lampaita että me annamme niitten kyykyttää meitä loputtomiin ollaan ihan oikeasti joskus jopa rohkeita emme me kuole siihen että me vähän haastamme joskus euta sitä haastavat kaikki muutkin valtiot

arvoisa rouva puhemies täällä on käyty perusteellinen keskustelu tästä tilanteesta ja valiokunnan lausunto on hyvin perusteltu kuten täällä on moneen kertaan todettu tätä lakia säädettäessä tiedettiin että se on eu lainsäädännön kanssa ristiriidassa ja on ongelmallista ja todella valitettavaa että lainsäädäntöä tehdään tällaisista lähtökohdista ja ongelmia joudutaan korjaamaan näin jälkikäteen tärkeintä on jatkossa varmistaa että lainsäädännössä varmistetaan liikenneturvallisuus eulla on ollut vakavat perusteet puuttua tähän asiaan ja totean että vihreät ovat tämän mietinnön ja esityksen takana jotta asia saadaan huolellisesti käsiteltyä mutta korjaan sitä kun edustaja kymäläinen täällä mainitsi ettei ole kuullut kenenkään sanovan ettei haluaisi lakia voimaan selvennykseksi totean että esimerkiksi edustaja hassi on edellisessä keskustelussa tuonut esiin tämän lain ongelmia ja jatkovalmistelussa tullaan näitä samoja asioita varmasti esiin nostamaan ja aivan keskeinen asia on liikenneturvallisuus se on täällä tullut esiin

arvoisa puhemies minä yritän vielä itselleni vääntää tämän rautalangasta jos se auttaisi myös edustaja laaksoa tässä esittämässään kysymyksessä suhteessa euhun eli kun ministeri sanoi että kaikki voitava tehdään että lainsäädäntö saadaan vastaamaan eu lainsäädäntöä mutta takeita siitä ei ole että se saadaan vastaamaan niin luinko oikein ministerin ajatuskulun siitä että siinä tapauksessa jos se lainsäädäntö tulee voimaan tosiasiassa sitä ei voida soveltaa jos näin on niin silloin me ymmärrämme

lait tulisivat voimaan mutta me emme voisi antaa lainsäädäntöä tarkentavia asetuksia tai tai määräyksiä mikä aiheuttaisi monella tavalla erittäin ongelmallisen tilanteen tässä tässä osittain vastaus myös edustaja laaksolle siitä minkä takia suomi ei ei ikään kuin haastaisi euroopan unionia tässähän ei ole kyse mistään suomen valtion ja euroopan unionin välisestä kaksinkamppailusta vaan tässä on kyse siitä että että mikäli nämä lait tulisivat voimaan ilman näitä asetuksia ja määräyksiä niin tämä tilanne olisi senkin johdosta erittäin ongelmallinen ja sitten mikäli rikkomusmenettely käynnistettäisiin ja meillä olisivat lait voimassa ja ja ihmiset olisivat näitä autoja hankkineet ja ja yritykset

korvausvelvollisuudesta suomen valtiolle eli ei tässä näitä asioita pyritä ratkomaan sen takia että että haluamme pokkuroida johonkin suuntaan vaan sen takia että suomen valtiolle suomen kansalle ja kansalaisille aiheutuisi tästä tilanteesta mahdollisimman vähän vahinkoa ja asiat saataisiin järkevällä tavalla hoidettua

mikä on tällä hetkellä suhteessa euhun meillä linja itse kyllä olen vakuuttunut siitä että nykyinen hallitus haluaa ainakin keskusta haluaa ja uskon että kaikki hallituspuolueet haluavat että me saamme hyvää lainsäädäntöä ja suomeen tulevaisuudessa ja mahdollisimman nopeasti tämä vuoden siirtymäaika näihin lakeihin tarvitaan jotta me saamme eun komission kanssa käytyä keskustelut ja muutettua niitä kuten ministeri marin totesi lait ovat olemassa mutta asetuksia ei ole ja niissä asetuksissa tulee määritellä esimerkiksi minkälaiset rajoittimet autoihin tulee itse toivon että näitä asioita saadaan ratkaistua kuten siellä on komissio viitannut niihin eräisiin asioihin joita tulee meidän korjata niin siellä on liikenneturvallisuus ennen kaikkea siellä on esimerkiksi kuljettajan ajotaito tarvitseeko siihen puuttua tarvitseeko koulutusta tai tarvitseeko tehdä muutoksia nopeuteen meillä on se kuusikymmentä kilometriä tunnissa joka tuli liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnössä viime kaudella kun ministeriö esitti neljäkymmentäviisi kilometriä tunnissa kevytauton nopeudeksi näitä varmaan joudutaan pohtimaan ja saadaan pohtia mutta mopoautoja ei olla poistamassa lainsäädännöstä tällä kevytautolainsäädännöllä ne mopoautot ovat ovat edelleen mahdollisia jos niitä joku ostaa ja hankkii ne ovat edelleen mahdollisia

on nuorille uusi kulkuneuvo joita halutaan suomen lainsäädäntöön tulevaisuudessa ja kevytauto saattaa olla myöskin ratkaisu ikäihmisten kulkemiseen tulevaisuudessa

arvoisa puhemies on hienoa nähdä miten hallitus tässä puolustaa suomalaista veronmaksajaa ennen kaikkea se millaiset ovat nämä nopeudenrajoittimet tai katsastus tai sitten hitaan ajoneuvon kolmiot ne kaikki ohjeet ja asetukset nyt niihin perehdytään kunnolla ja katsotaan että ne ovat sen mukaisia emmehän me lainsäätäjinä voi tehdä sellaista riskitilannetta kuten perussuomalaiset esittävät että jätettäisiin nämä kaikki auki miten kalliiksi se tulee suomalaiselle veronmaksajalle ja miten epävarman aiheuttaa niille perheille jotka eivät saa silloin sitä oikeudenmukaista ohjeistusta ja tietoa siitä miten tässä asiassa pitää toimia kyllä se vastuullisuus pitää myös meillä olla täällä minkälaista lainsäädäntöä tästä talosta ulos tulee ja ennen kaikkea huolehtia siitä että niin suomalaiset kuin suomalaiset veronmaksajat eivät joudu tällaisiin rikkomismenettelyihin eivätkä joudu siitä sitten omasta taskustaan maksamaan
ja valiokunnan

tässä nousee mieleen kysymys haluavatko perussuomalaiset edes tämmöistä kansallista kevytautolainsäädäntöä koska valitsette kaikkein riskialtteimman tavan ajaa päin seinää ja tehdä tilanne jossa meiltä totaalisesti kiellettäisiin mahdollisuus näihin kevytautoihin kun menemme tieten tahtoen rikkomaan komission huomautusta jonka taustalla on kymmenkunta eri valitusta heidän on välttämätöntä eusta reagoida tämän osalta täällä hyvin esille se että että jos tämä laki nyt muuttamattomana astuisi voimaan niin olisimme tilanteessa jossa oikeustila on epäselvä tämä voisi johtaa vaaratilanteisiin kysymyksiin vastuusta siihen millainen kevytauton

tässä haluttaisiin jotenkin kumarrella eulle vaan päinvastoin että saamme kansallisen lainsäädännön ja pystymme vastaamaan komissiolle niin että me täällä suomessa kykenemme tekemään sellaista lainsäädäntöä josta meitä ei huomautella

arvoisa puhemies itse tähän lakiesityksen sisältöön en nyt enää ota kantaa vaan haluan vielä tässä vähän niin kuin lopuksi käyttää puheenvuoron liittyen tähän kysymykseen ja menettelyyn siitä miten toimitaan eduskunnassa kun jokin asia halutaan perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi tämän käydä nyt vielä tässä puheenvuorossa huolella läpi on totta että mikäli missä tahansa asian käsittelyvaiheessa eduskunnassa herää perusteltu epäilys siitä onko jokin lakiesitys tai mahdollisesti voimaantulolaki perustuslain mukainen niin niissä tilanteissa riippumatta asian käsittelyvaiheesta eduskunnassa on lähdetty siitä että asia saatetaan perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi lausuttavaksi näin tapahtui esimerkiksi viime kaudella tiedustelulakien osalta siinä vaiheessa kun asia oli jo valiokunnassa tulossa ja oliko niin tullutkin eräs valtiosääntöasiantuntija herätti epäilyksen siitä onko onko lakiesitys mietinnön mukaisesti perustuslain mukainen silloin eduskunnassa päädyttiin siihen että tämä katsottiin ja selvitettiin arvoisa puhemies nyt haluan tehdä kaksi asiaa selväksi yksi on se että yksikään perustuslakiasiantuntija ei tämän prosessin aikana ole esittänyt tästä epäilystä mikä tietysti varmasti johtuu siitä että on vakiintunut käytäntö että sellainenkin laki joka on hyväksytty mutta ei ole tullut voimaan ei nauti perusoikeuksien suojaa lähtökohtaisesti eli yksikään perustuslakiasiantuntija ei tässä kohtaa ole sanonut vaan päinvastoin viesti on ollut toisensuuntainen no siinäkin tapauksessa että tämmöinen epäilys herää on eduskunnassa hyvä traditio että puhemiesneuvosto esityksen siitä mihin valiokuntiin lakiesitys lähetetään mitä edeltää se jos olen oikein ymmärtänyt että eduskunnan pääsihteeri käy läpi eri valiokuntaneuvosten kanssa mukaan lukien perustuslakivaliokunnan neuvokset onko asiaa syytä lähettää perustuslakivaliokuntaan nyt tämä lakiesitys tämän valmistelun pohjalta tai myöskään puhemiesneuvoston kannan mukaisesti ei ollut sellainen jos aidosti eduskunnassa herää oppositiossa herää laajasti kysymys niin asia on vakiintuneen käytännön mukaisesti syytä ottaa esiin puhemiesneuvostossa jos mentäisiin siihen käytäntöön että asia pimitetään puhemiesneuvostovaiheessa ja tuodaan vasta tilanteessa jossa lain voimaantulolla on kiire ja vasta eduskunnassa esitetään että nyt lähdetään perustuslakivaliokuntaan tilanteessa jossa vielä yksikään asiantuntija ei olisi esittänyt tästä tästä epäilystä

tulkittavaksi arvoisa puhemies tulen pönttöön

arvoisa puhemies sellaisiakin tapauksia on ollut joissa joissa esimerkiksi oppositiossa on herännyt herännyt kysymys mutta niissä tilanteissa on arvioitu onko lain voimaantulolla kiire viime vaalikaudella oli vastaava tilanne kun terveydenhoitoon liittyvän budjettilain käsittelyn yhteydessä esitettiin asian saattamista perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi mietintövaiheessa siinä tilanteessa todennäköisesti olisi käynyt niin että laki ei olisi ehtinyt budjettilakina voimaan ja ja eduskunta sen vuoksi äänesti silloin niin niin kuin nytkin että että asiaa ei lähetetty toinen tapaus jossa viime vaalikaudella äänestettiin koski verolakeja maatilojen sukupolvenvaihdosta hallitus toi uuden esityksen ja otti sen epäilyksen kohteena olleen pykälän pois siitä huolimatta silloin silloin äänestettiin mutta se oli eri tavalla tulkintatilanne kuin tämä nyt sen vuoksi arvoisa puhemies haluan omalta osaltani korostaa sitä että pidän tärkeänä että perustuslakivaliokunnalla ei lähdetä tekemään politiikkaa ei puolin eikä toisin hallituspuolueiden osalta se tarkoittaa sitä että jos aidosti herää perusteltu epäilys se on käytävä huolella läpi ja mikäli aikataulu sallii tai tiukankin aikataulun oloissa on katsottava onko tämä mahdollista ja opposition puolelta arvoisa puhemies se tarkoittaa sitä miten viime vaalikaudella oppositio toimi mikäli herää epäilys niin se on syytä tuoda esiin puhemiesneuvostossa joka valmistelee tämän esityksen ja jonka on mahdollista pyytää esimerkiksi pääsihteeriltä tai hänen nimeämiltään asiantuntijoilta tai suoraan valtiosääntöasiantuntijoilta lisää arvioita siitä siitä onko asia syytä saattaa perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi vai ei

perustuslakikysymystä perustuslakivaliokunnan arviointia käytetään harkiten eikä niin että ryhdyttäisiin esimerkiksi siinä tapauksessa kun lain voimaantulolla on kiire hallituksen esityksen lähetekeskusteluvaiheessa puhumattakaan että valiokunnan mietinnön ensimmäisen esittämään perustuslakivaliokuntaa ikään kun viivytystarkoituksessa joka nyt vähän kärysi tämän esityksen kohdalla eli omalta osaltani halusin tämän vielä tehdä tehdä selväksi toivon että että eduskunnassa eduskunnassa

tämän osalta pidetään kiinni näistä hyvistä pelisäännöistä että jos perusteltuja epäilyksiä herää niin ne tuotaisiin puhemiesneuvostoon jolla on mahdollisuus se asia käydä läpi ja sen jälkeen pohtia ja aina mahdollisuuksien mukaan päätyä yksimieliseen yhteiseen esitykseen niin että välttäisimme äänestyksiä tässä salissa